lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia

lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies lentoyhteydet suomesta kansainväliselle kentälle niin gambiaan kuin moniin muihinkin maihin ovat tärkeitä ja tämän vuoksi näitä sopimuksia on hyvä tehdä lentoyhteydet myöskin kotimaassa ovat tärkeitä ja kun tässä nyt edustaja lindtman otti esille nämä finavian johtajan lausunnot niin ainakin minä olen tulkinnut ne sillä tavalla

yhtiönä rakentaa tai on on halukas rakentamaan toimintansa pelkästään liiketa loudelliselle pohjalle mutta tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää että finaviassa on vahva valtion omistajaohjaus ja tämän vuoksi pidän tärkeänä sitä että finavia valtionyhtiönä toimii niin liiketalouden periaatteen vuoksi tai pohjalta mutta myös turvatakseen kotimaassa myös maakuntien lentokentät myös ne kentät jotka eivät välttämättä ole taloudellisesti kannattavia mutta kokonaisuutena tarkastellen finavian toiminta voi olla kuitenkin

puhemies minusta oli tämä edustaja lindtmanin esille nostama kysymys maan lentokenttien ja ja tärkeä tänä päivänä ja mielestäni oli hyvin tärkeää nyt että edustaja turunen käytti tästä puheenvuoron hallituspuolueen edustajana ja myös talousvaliokunnan puheenjohtajana ja tietenkin toivon että koko hallitus voisi ottaa kopin tästä koska viime aikoinahan me olemme valitettavan usein joutuneet täällä puhumaan siitä siitä mikä on tämä nykyinen aluepolitiikka sitä ollaan viemässä väärään suuntaan ja kovasti eri sektoreilla näkyy keskittämistä siksipä pidän tärkeänä tätä äskeistä puheenvuoroa ja toivoisin myös muilta hallituspuolueilta kannanottoja ja näkemyksiä tähän jää ehkä vähän sellaista lupaustakin siitä että näin tullaan toimimaan että lentoyhteydet turvataan eri puolilla maata ja toivoisin myös hallituksen tähän

koko maan kattavasta lentoasemaverkostosta on tärkeä pitää huolta ja mitä tulee näihin finavian toimitusjohtajan lausuntoihin niin itse koen että ne ovat olleet hyvin pitkälti yksityisajattelua meillä on maassa voimassa oleva lentoliikennestrategia jonka osalta toisaalta kuitenkin toivon että hallitus harkitsisi voidaanko tämä strategia tässä vaiheessa päivittää lentoliikenteessä on tässä maassa valtava kasvupotentiaali ja siitä esimerkkinä lappi jossa matkailu kasvoi huikeat viisitoista prosenttia nyt alkuvuodesta siltikään meillä ei ei ole riittävän kattavia ja ja hyviä lentoliikenneyhteyksiä tähän siihen työhön tarvitaan kansallinen lentoyhtiö finnair ja lentoasemaoperaattori finavia mukaan olin myös ilahtunut siitä että pääministeri sipilä julkisti taannoin että hallitus on päättänyt selvittää tämän niin sanotun norjan mallin jossa liikennöintiä voitaisiin kaikille lentoasemille toteuttaa tarvittaessa kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa se olisi loistava parannus tähän nykytilanteeseen

aluepoliittisesti ja maanlaajuisesti mutta otin puheenvuoron sen vuoksi että toivon ettei tätä keskustelua tulkita niin että gambia kuuluisi myös tähän alueeseen johon pitää turvata aluepoliittisista syistä lentoliikenne

ei varmasti kovinkaan monelle kansalaiselle niin tuttu ole mutta kuulin kuiskutuksia joiden mukaan gambiaa lähellä oleva gambina on sen sijaan ollut osalle vanhaa kansaa tutumpi kun viime päivinä on käyty myös alkoholipoliittista keskustelua

arvoisa rouva puhemies gambian lentoliikennettä koskeva sopimus on käsittelyssä mutta kun tässä nyt puhemies sallii myös puhumisen maakunnista niin puhutaan sitten niistä gambian rinnalla kuopio on myös tärkeä niin kuin kaikki muutkin maakuntien lentokentät ja on tärkeätä että huolehditaan siitä että meillä on elinvoimainen verkosto finnair on myös tärkeä toimija koko maamme kannalta ja myös siinä on mielestäni tärkeää että me pidämme riittävän päätösvallan omissa hyppysissämme olin juuri tullissa vierailulla helsinki on esimerkiksi merkittävä risteyskaupunki ja sen takia pitää jatkossa turvata myös tullin riittävät voimavarat pysäyttää läpilentoliikennettä jota voi myös esimerkiksi

puhemies olipa sitten tänne lähtevä tai tuleva kone menossa gambiaan tai tulossa gambiasta niin se tarvitsee aluelennonjohtoa viime kaudella aluelennonjohtoa ajettiin tässä maassa voimallisesti alas meiltä on poistunut rovaniemen aluelennonjohto ja tampereen aluelennonjohto ja kaikki aluelennonjohdon toimet keskitetään jos ei ole keskitetty tuonne helsinki vantaalle ihan vain muistuttaisin semmoisesta pienestä asiasta että kaliningradista kestää helsinki vantaalle viisitoista minuuttia minun mielestäni tämä on semmoinen asia mitä meidän pitäisi pohtia onko järkevää että meillä on ainoastaan yksi siviililennonjohtopaikka tässä maassa ja sen lisäksi vielä tiedän että finavialla on suunnitelmia siihen että lennonjohtoa ryhtyvät hoitamaan robotit eli kamerat lentokentillä ja niiden pääpaikka tulee olemaan virossa minun mielestäni tämä on asia johon näiden ihmisten jotka tässä salissa istuvat ja jotka pohtivat muun muassa maan turvallisuuskysymyksiä olisi syytä kiinnittää huomiota sen jälkeen jos meidän lennonjohtomme jostain syystä lamautuu helsinki vantaalla täältä ei lähde lähde yhtään ainutta konetta ei gambiaan ei brysseliin ei tukholmaan ei rovaniemelle ei edes vaasaan mutta ei sieltä myöskään laskeudu yhtään ainutta

arvoisa rouva puhemies suomen sosialidemokraatteja on syytetty joskus innovaation puutteesta mutta kun kuunteli edustaja lindtmanin avauspuheenvuoroa niin ei kyllä luovuudesta ole puutetta kun pitäisi puhua aidasta niin puhutaan seipäistä mutta

niistä päätöksistä mitä aalto yliopisto ja helsingin yliopisto ovat tehneet japanin kielen ja kulttuurin opetukseen liittyen hallitus ei tietenkään suoraan määrää tällaisista asioista mutta tämä liittyy tähän lentoliikenteeseen myös niin että täällä on ollut paljon japanilaisia matkustajia on tärkeää että japanin kielen opetus suomessa olisi erittäin vahvaa ja siksi olemme tekemässä sosialidemokraattisen kansanedustajan ville skinnarin kanssa kirjallisen kysymyksen tästä miten hallitus voi omalta osaltaan tukea japanin kielen ja kulttuurin osaamista suomessa mikä liittyy myös lentoliikenteeseen sitä kautta että finnairin yksi tärkeä strategia on nimenomaan aasian reittiliikenteen hubina toimiminen hyvin luontevaa ja niin kuin sanottu hyvä virstanpylväs meidän ja japanin välisissä suhteissa nyt tässä gambian kohdalla ajattelin kun edustaja lindtman pajatson avasi

arvoisa rouva puhemies nyt toivottavasti pääsemme tähän itse asiaan eli käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä gambian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta tämä on siis kahdenvälinen sopimus meidän ja gambian maiden välillä lentoliikenteestä ja sopimuksen voimaansaattaminen tukee hyvällä tavalla meidän hallituksemme kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta sopimuksella edistetään kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla sekä avataan uusia mahdollisuuksia lentoliikenteelle suomen ja gambian välillä esityksen vaikutuksista todetaan että lentoliikenteen suomen ja gambian välillä odotetaan jatkuvan vähäisenä tämänkin jälkeen eikä sopimuksella siten ole merkittäviä lyhyen aikavälin yritysvaikutuksia ja finnair oyj piti ilmailusopimusta kuitenkin tervetulleena ja katsoi että sopimus edistää kansainvälisen lentoliikenteen vapauttamista

delegaation kanssa vierailulla hetki sitten afrikassa ja ja tämä osaltaan hyvällä tavalla nyt avaa sitä yhteyttä mitä näihin eri afrikan maihin tarvitaan ja ja itse toivon että tällaisia sopimuksia luodaan ja että avataan mahdollisuuksia tällä hetkellä valitettavasti on tilanne se että monet monet muut maat ovat paljon aktiivisemmin myös yritystoiminnan kautta toimimassa afrikassa ja siellä olisi monessa maassa mahdollisuuksia myös meille ja tämäntyyppiset sopimukset nimenomaan ovat tervetulleita tukemaan tätä kehitystä ja ja avaamaan avaamaan uusia mahdollisuuksia

arvoisa rouva puhemies vaikka otsikossa tosiaan lukee tämä gambian kanssa tehty lainsäädäntöön kuuluvan lentoliikenteen sopimus niin keskustelussa ovat kuitenkin tulleet esille myös kansalliset lentokenttäkysymykset kyllä minä vähän ihmettelen tätä avauspuheenvuoron pelottelua mitä sosialidemokraattisesta ryhmästä tuli jos kysymyksessä on kuitenkin gambiaan liittyvä seikka mutta toki me olemme valmiita siitä keskustelemaan ja voimme asiaan vastata on nimittäin niinkin että vuonna kaksituhattayksitoista esimerkiksi oman kotimaakuntani lentokentällä oli satatuhatta matkustajaa tänä vuonna se on puolittunut koska finnair on puolittanut vuorot sinne ja silti he vaativat että pitäisi edelleen olla satatuhatta matkustajaa

naapurimaillamme ja siksi olisi hirvittävän tärkeää että näitä pystyttäisiin koko ajan luomaan ja myös tämmöistä poikittaisliikennettä onko todella välttämätöntä että kaiken täytyy kiertää helsinki vantaan lentokentän kautta kun ihmiset haluaisivat myös suoraan lentää pohjoisen matkailukohteisiin siksi onkin ollut hienoa huomata että keski euroopasta ollaan saatu isoista isoista kaupungeista uusia suoria lentoyhteyksiä hieman ihmeellistä on se että kuitenkin matkailun kasvuprosentit ovat tämänkin talven osalta pohjoisessa jopa plus viisitoista prosenttia mutta lentomatkustus ei ole kasvanut samassa suhteessa toivon kyllä tähän semmoista kokonaisvaltaista otetta omistajaohjausta varmasti käyttää tämä hallitus jotta myös jatkossa meillä on laaja lentokenttäverkosto läpi maan eikä sorruta tällaiseen pelotteluun mitä demarien suunnalta kuuluu
kehotan kyllä kansanedustajia nyt pysymään tässä varsinaisessa aiheessa se on tämän talon arvokkuudelle sopivaa

rouva puhemies hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä gambian kanssa on erittäin tervetullut ja hyvä esitys olisi äärettömän tärkeä luoda tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia muuallekin ja sitä kautta kehittää tätä meidän lentoliikennettämme ja luoda sinne kasvun mahdollisuuksia nostan tässä esille kuitenkin edustaja tolppasen näkemyksen tästä lennonvarmistuksesta ja aluelennonjohdosta on aivan selvää että mikäli tällaiset kahdenväliset sopimukset aiotaan pitää toiminnassa ja pitää lentoliikenne sujuvana meidän täytyy varmistua siitä että lennonvarmistus ja aluelennonjohto toimii mutta tässä yhteydessä kun näitä asioita harkitaan on katsottava että kyseessä ei ole pelkästään taloudellinen kysymys vaan osaltaan myös turvallisuuspoliittinen kysymys ja tässä mielessä on varmasti paikallaan tarkastella nyt kun finavian ohjaus siirretään valtioneuvoston kansliaan

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä keskustalaisten retoriikkamopo alkaa nyt pahasti keulia ja lähteä kohta käsistä siis julkisuudessa ollut keskustelua tästä suomen lentokenttäverkostosta ja kysyn hallituspuolueilta onko tästä arviota kuka täällä pelottelee edustaja kulmuni ei kukaan tai jos pelottelusta puhutaan niin en minä ole sellaiseen pelotteluun pystynyt esimerkiksi ministeri bernerin esittämästä liikennekaaresta kuin te ja edustaja hoskonen esimerkiksi maaseudun tulevaisuudessa voisin lukea sitaatit täältä mutta kun käsitellään lentoliikennettä niin jätän ne lukematta en minä pysty sellaiseen pelotteluun mitä keskustan kansanedustajat ovat pelotelleet ministeri bernerin suunnitelmista liikennekaaresta tai vaikkapa taksiliikenteestä mutta tätä keskustelua lienee turha jatkaa ja toivonkin että keskustan keula palaa takaisin maan pinnalle mutta arvoisa puhemies mitä tulee tähän gambiaan niin tällä hetkellähän suomesta ei ole säännöllistä liikennettä gambiaan ehkä talvella järjestetään matkanjärjestäjien kautta eri reittejä lentoja mutta mahdollisuuksia tähän on joskin tämä on aika pieni maa mutta olennainen asia on se että tämä meidän sijaintihyötymme tällä hetkellä meillä on nimenomaan helsinki vantaan hubin osalta liittyy itään jos piirretään viiva keski euroopasta esimerkiksi shanghaihin ja yhdysvalloista intiaan eli juuri ne voi sanoa käytävät joissa aika iso osa maailmantalouden virroista liikkuu niin juuri näiden viivojen risteyskohdassa on helsinki vantaan kenttä tähän perustuu se hyöty että nimenomaan helsinki vantaalta voi shanghaissa käydä yksi kone yhden vuorokauden sisällä mutta arlandasta ei ja nyt kun seuraava nouseva talous tulevaisuudessa mahdollisesti on afrikka niin tavallaan tässä suhteessa meidän sijaintihyötymme ei ikään kuin uudella mantereella ole niin keskeinen ja sen takia on tärkeätä että me luomme myös

arvoisa rouva puhemies todennäköisesti suomella on yli sata samanlaista sopimusta eri valtioiden kanssa kuin tässä on kyse kaikkiin merkittäviin kohdemaihin täytyy olla koska lentoliikenne on kaksipuolista molemmat sopijamaat vaativat omille yhtiöilleen laskeutumisaikoja slotteja siinä mielessä vakiintunut käytäntö on että maat ensiksi sopivat sopimuksen jonka jälkeen lentoyhtiöt tekevät sitten keskenään sen minkä hyväksi havaitsevat siltä varalta että liikenne kasvaa tai suomella on muita intressejä suomen valtio on pyrkinyt tekemään kaikkien mahdollisten osapuolten eri valtioiden kanssa sopimuksia jo tähän asti osasyynä on varmaan se että helsinki vantaan lentoasema aasian liikenteessä on erittäin kilpailukykyinen niin kauan kuin suomen finnairilla on ylilentolupa ilmeisesti ainoana länsimaisena lentoyhtiönä ja sitä kautta kannattaa ylläpitääkin tätä monopoliasemaa ja sitten kun sitä kautta voivat muutkin yhtiöt ehkä lähettää matkustajan niin siinä on myös välillisesti etua suomelle mutta se lentovarmistus ja lennonjohto on pääosin keskitetty jo eu sopimuksen myötä brysseliin aluelennonjohto on jäänyt tänne mutta siinä samassa yhteydessä suomen viranomaisten huolimattomuutta tai heikkoutta suomen lennonjohdon kustannuksia lisättiin merkittävästi mikä välillisesti heikentää

tulenkantajathan meille jo kaksikymmentä viiva kolmekymmentä luvulla opettivat että ovet auki eurooppaan totisesti ovet ovat olleet auki eurooppaan ehkä jopa sen kustannuksella että muut maanosat ovat jääneet vähemmälle siinä mielessä tämä sopimus gambian kanssa on äärimmäisen tärkeä niin kuin on todettu afrikan merkitys tulee monessa mielessä kasvamaan sinänsä tämä keskustelu nyt on vähän outoa ja tulee mieleen että kyllä tässä on jonkinlainen jonkinlainen urpon päivän auringonpistos nyt tullut useamman kansanedustajan kohdalle kun tuossa edustaja arhinmäkikin gambian rinnalla puhui gambinasta niin kyllä tässä maakunnan kansanedustaja ihmettelee mitä mitä ihmeen varhaista kesää tässä nyt on edustajien päässä liikkeellä liikkeellä sinänsä alueellisen lentoliikenteen kehittäminen on kokenut meillä kovia kolauksia esimerkiksi juuri kuopiosta viime talvena lentoyhteyksiä heikennettiin millä oli erityisesti kansainvälisiin jatkoyhteyksiin varsin halvaannuttava vaikutus on myös ikävää että että kansainväliset yhteydet tilastoidaan vain helsinki vantaalta käsin vaikka esimerkiksi meidän maakunnasta on lukuisia yrityksiä joiden myyntitykit liikkuvat eri puolilla maailmaa ja osaltaan ovat yhteistä kakkuamme kasvattamassa niin tämäkin etu yhteisen hyvän rakentamisen etu joka maakunnista tuotetaan kirjautuu liian

puhemies ajattelin että sopimusta koskien tässä kyllä on reilua että kansanedustajat voivat puhua yleisestikin siitä kenen kanssa pitäisi lentoliikenteestä sopia mihin suomesta kannattaisi lentää ja mihin varoja käyttää aika epäterveenä ilmiönä sitä että kun me puhumme esimerkiksi sote asioista yksittäisistäkin sote asioista niin hyvin laveana tuntuu tuo keskustelu käyvän mutta on todettava että afrikka on uusien mahdollisuuksien lomakohde vaikka näitä matkanjärjestäjiä on tällä hetkellä gambiaan vielä vain muutamia ja taitaa tuo matkanjärjestäminen koskea oikeastaan vain talvikautta niin siitä huolimatta on hyvä että on tartuttu siihen että gambiankin kanssa sovitaan lentoliikenteestä

on kai noin viisikymmentätuhatta ihmistä niin siltä osin suomalaisia kansanedustajia kyllä kiinnostaa että jos sinnekin lennetään tämän kokoiseen pääkaupunkiin maailmalla niin miksei sitten lennetä paljon suurempiin kaupunkeihin suomessa jatkossa ja tuo finavian toiminta

arvoisa arvoisa rouva puhemies maanahan on länsi afrikassa aika aika pieni ja ja ehkä se potentiaali on pitkän aikavälin päässä nähtävissä minusta on tärkeää että tämä keskustelu käytiin näin lämpimänäkin päivänä oli hyvä että täältä tuli näkemystä kokoomuksesta tuli tukea tälle finnairin enemmistöomistukselle ja kun keskustelu eteni niin huomasi että perussuomalaisetkin ilmaisivat tukensa tälle sopimukselle tiivistämme yhteyttä tälläkin tavalla gambian islamilaisen tasavallan kanssa

vaikka tämä sijainti ei afrikan kehittymisen kannalta suomelle ole niin hyvä kuin oli aasian idän ihmeen kanssa niin meidän täytyy nyt pohtia niitä strategioita joilla me jo tulevaisuuteen katsomme miten kiinnitymme jatkossa niihin globaaleihin megatrendeihin joista meidän on se leipä revittävä
arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että suomella on lentoliikennesopimuksia monien eri maiden kanssa tällä hetkellä suomi on jo nyt tärkeä lentoyhteys etenkin euroopasta aasiaan ja kaukoitään myös tämä lentoliikennesopimus gambian kanssa avaa todennäköisesti uusia mahdollisuuksia siihen että myöskin afrikka voi olla tulevaisuudessa uusien mahdollisuuksien kohde niin afrikasta tänne tulla matkailijoita kuin myös suomesta siihen suuntaan kaikki ne mahdollisuudet mitä me voimme luoda että matkailijat voivat tulla tänne suomeen ovat tärkeitä mutta sitten tässä keskustelussa tuli esille tämä suomen sisäinen lentokenttäverkosto olen äärettömän tyytyväinen siihen että eri puolueista on tullut sille kannatusta että suomessa säilytetään koko maan kattava lentokenttäverkosto se on tärkeää suomen sisäisen lentoliikenteen kannalta mutta se on tärkeää myöskin sen takia että kun suomeen esimerkiksi helsinkiin tulee matkailijoita niin täällä he pääsevät myöskin sitten saman päivän aikana eri puolille suomeen vierailemaan ja siten saadaan koko maan kattava lentokenttäverkosto myöskin käyttöön ja matkailijoille erilaisia nähtävyyksiä ja

arvoisa rouva puhemies on todella hyvä antaa hallitukselle kiitosta että tuo tämmöisen esityksen tässä on ollut hyviä perusteluita miksi tämä on hyvä asia ennakointi siihen että afrikka voi olla ja ja todennäköisesti on yksi kasvava markkina alue siihen liittyvät sitten nämä meidän kotimaiset alueelliset lentokentät sillä kun tuolta maakunnista lähdetään tekemään sitä tässäkin eräässä puheenvuorossa mainittua yhteisen hyvän eteen olevaa myyntityötä niin on hirvittävän tärkeää että meillä on luonnolliset yhteydet eri alueilta satakunnankin osalta on erityisen tärkeätä että erittäin aktiivinen automaatiomarkkinointi ja ja sillä alalla toimivat yritykset niin sieltä myyntimiehet pääsevät inhimillisesti ja nopeasti nyt tällä hetkellä nimenomaan aasian markkinoille mutta myös ympäri maailmaa sillä sillä tavoin tuntuu tosiaan vähän tuskalliselle se kuinka finavia lähtee julkisuuteen unohtaen täysin sen kuinka paljon ollaan menetetty johdannaiskauppojen kautta joitten menetysten osalta oltaisiin voitu rahoittaa vaikka seuraavat kymmenen vuotta näitä alueellisia lentokenttiä ei ole oikeastaan minkään näköistä itsekontrollia politiikkaan lausumisen ja omien tekojen vaikutusten arvioinnissa minä näen että näillä alueellisilla lentokentillä on todellakin mahdollisuus myös tervehdyttää tätä meidän matkailua me olemme nyt kopioineet islannin mallia jossa lentokoneen pysähtyessä täällä esimerkiksi nopeilla alueellisilla lentoyhteyksillä tänne tuleville turisteille jotka ovat täällä vuorokauden mahdollisuuksia saada niitä elämyksiä muualtakin suomesta kuin vain niin että he ovat helsingissä hotellikuolemassa

lentoliikennesopimus on kaikilta osin kyllä tervetullut siitä ei ole kysymys mutta tällaisessa keskustelussa varmasti moni omaa maakuntaansakin edustava miettii että jos gambian kanssa sovitaan lentoliikenteestä niin kovin tahmaista on ollut sopia näiden meidän omien alueidemme kanssa lentoliikenteestä on tärkeää tehdä uusia aluevaltauksia myös siinä suhteessa että saadaan reititys gambiaan kulkemaan

jo pois kaiken elektroniikan sieltä varkauden lentokentältä osoittavat kyllä minusta todellista ylimielisyyttä kun eduskunta nimenomaan linjasi että ennen kuin mitään yksipuolisia ratkaisuja finavia tekee niin pitää tämä lentoliikenteen kokonaiskartoitus tehdä siltä osin tuntuu pahalta että valtiovarojen tahtotilaa ja suomen eduskunnan tahtotilaa siinä ei ole kyllä noudatettu tämän gambian lentoliikenteen sopimuksen osaltahan

pitäisi pystyä parantamaan sitä ihan selkein ministeriottein ja eduskunnan linjauksin myöskin koti suomessa ja pitämään huolta siitä että finavia on meille renki ei isäntä

minusta parempi kysymys on se miksi eduskunnassa on annettu rahoja investointiin kentälle jossa ei ole lainkaan lentoja se on vähän niin kuin espanjassa on tehty sen sijaan finaviahan toimi niin että sehän investoi yhdeksänsataa miljoonaa nyt siis finavia investoi enemmän lentokenttiin lentokenttäinfraan kuin me pystymme investoimaan teihin suomessa se toimii nyt hyvin ja on juuri sellainen väline jota me tarvitsemme myöskin täällä tieinfrapuolella totta kai ja vahva valtionohjaus totta kai pitää olla mukana

minä en oikein ymmärtänyt sitä että jos me olemme kerran tehneet aikaisemmin linjauksen mistä ei ole luovuttu ja sopineet tietyistä kilometrimääristä ja julkisen liikenteen tietyistä tuntimääristä että siltä osin jos ne eivät täyty niin me lennämme myöskin eteläisen suomen alueille tuntuu todella pahalta että siitä ruvettaisiin lipsumaan on aika iso ja tärkeä päätös että

pidetään saavutettavuuden näkökulmasta joka puolella myöskin myöskin yhtä tärkeänä siltä osin oli se sitten varkaus tai joku muu kenttä vaikka oma kotikenttäni pori me kyllä odotamme valtiolta toimia myös siihen että poriinkin voidaan lentää eikä ole kyllä ihan yksinkertaista ajatella että finavia voi toimia tavalla jolla se on toiminut esimerkiksi siinä miten se pyrkii heikentämään jatkuvasti porin lentokentän toimintaedellytyksiä tältä osin emme voi sallia sitä että yhteiskuntamme renki on kuin isäntä täällä pöydällä hyppien tämä on minusta tärkeä kysymys jos ajatellaan sitä että gambiaankin me voimme turvata lentoliikenneyhteydet niin kyllä pitää sitten olla sama peli koko suomessa on hienoa että monet edustajat tulevat alueelta jossa lentoliikenne ei ole niin olennaista mutta sitten kun se loppuu esimerkiksi ala nissilän omalta paikkakunnalta turusta näillä linjauksilla niin ei se niin kovin kevyttä enää olekaan sitten myöskään maakunnan kansanedustajan näkökulmasta kun puhutaan oman alueen vetovoimaisuudesta ja saavutettavuudesta minusta on ollut kestävä ja hyvä linja se minkä eduskunta valtiovarojen johdolla on ottanut eli että nämäkin asiat turvataan myöskin omistajaohjauksen pitää pitää huolta siitä että finavia pysyy lestissään